Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että yksittäisillä jäsenvaltioilla voi olla omia kansallisia intressejä. Euroopan unioni ei saa olla sellainen pakkopaita, ettemmekö me voisi antaa hiukan liikkumavaraa. Tämä asia on erittäin tärkeä.